Arvoisa puhemies, tuin De Keyserin mietintöä. Demokratialla voidaan parhaiten turvata ihmisoikeudet ja perusvapaudet, se takaa myös kaikkien ryhmien suvaitsemisen yhteiskunnassa ja kaikkien yksilöiden yhtäläiset mahdollisuudet. Euroopan tulee tarjota naapurimailleen muutakin kuin vain pelkkää keppiä. Esimerkiksi vilpittömän talousyhteistyön ja tuen tarjoaminen edistäisi talouskasvua, joka itsessään tukee demokratiakehitystä. Aito demokratia syntyy kuitenkin aina ja vain sisältä käsin, kansasta käsin, eikä sitä voi pakottaa ulkoa tai ylhäältä päin. Taloudellisen yhteistyön epäämistä puhtaasti ideologisista syistä on vaikea perustella. Euroopalla on paljon menetettävää, mikäli niin itäiset kuin eteläisetkin naapurimaat päättäisivät kääntyä pois yhteisestä eurooppalaisesta tulevaisuudesta.